Arvoisa puhemies, päätöslauselmassamme osoitamme osanottomme joukkoraiskauksen uhriksi joutuneen 23 vuotiaan opiskelijanaisen omaisille.

Seksuaalista ahdistelua tapahtuu Delhissä tehdyn tutkimuksen mukaan kaikkialla yleisillä paikoilla, eniten julkisissa kulkuvälineissä.

Lainsäädännöllä ja sen tinkimättömällä toimeenpanolla on saatettava rikolliset vastuuseen, ja EUn ja kansainvälisen yhteisön on vaadittava hallitukselta toimenpiteitä. Ihmisten asenteisiin on myös vaikutettava koulutuksen kautta. Se on ainoastaan syvällinen tie näihin muutoksiin intialaisessa yhteiskunnassa.